Arvoisa puhemies, kiitokset esittelijä Auconielle ja esittelijä Lambertsille, jotka ovat tehneet hyvää työtä näiden asetusehdotusten kanssa. Erityisesti haluan nostaa esille sijoittamisen yhteiskunnallisiin yrityksiin, joiden päätavoitteena ei ole tuottaa voittoa vaan kehittää niitä yrityksiä, joiden toiminta on äärimmäisen arvokasta koko yhteiskunnalle. Monissa jäsenvaltioissa nämä yritykset on lainsäädännöllä raamitettu toimimaan aivan samassa toimintaympäristössä ja samoilla säännöillä kuin muutkin yritykset, vaikka niiden on varmasti huomattavasti vaikeampi kerätä rahoitusta ja sijoituksia omaan toimintaansa. Monesti yhteiskunnallisen yrityksen lähtökohtana on ollut järjestön, säätiön tai vapaaehtoistoiminnan pohjalta syntynyt liiketoiminta, joka tarvitsee toimintaansa pääomaa. Uskon, että tämä asetus antaa yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen erikoistuneille rahastoille ja niihin sijoittaville luottamuksen ja positiivisen maineen. Kuten täällä on jo tuotu esille, emme saa olla sinisilmäisiä hyvä tarkoitusperä ei estä sitä, etteikö näitä yritettäisi käyttää väärin, ja siksi on tärkeää tukea sellaisia esityksiä, joilla näiden rahastojen väärinkäyttö tai eri rahastojen välinen kilpailuvääristymä estetään. Luottamuksen tähden veronkierron ja veroparatiisien porsaanreiät on myös selkeästi tukittava.